Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, esitän kaksi asiaa. Ensinnäkin komission tulisi ehdottomasti lähettää Unkariin analysoimaan tilannetta. Ei ole todellakaan tyydyttävää, että olemme vain Unkarin viranomaisten toimittaman tiedon varassa muun muassa sen suhteen, mitä tämä punainen liete oikeasti sisältää. Tarvitsemme riippumattomien tutkijoiden toimittamaa tietoa.